Kuolemantuomion vastustaminen ja asianmukainen oikeudenkäyntiprosessi ovat osa eurooppalaisia arvoja ja laajempaa kansainvälistä sopimuspolitiikkaa.

Toivon, että hänen seuraajansa Toshio Ogawa pyörtäisi aiemmat puheensa ja jatkaisi Hideon aloittamaa maltillista politiikkaa, johtaen lopulta koko tuomion poistamiseen. Kuolemantuomion kitkemisen suhteen on viime vuosina otettu merkittäviä askelia maailmanlaajuisesti ja yhä useammat maat ovat päättäneet luopua tästä rangaistusmuodosta. Se, että Japani liittyisi joukkoon, ei olisi ainoastaan kansainvälisen trendin myönteinen seuraus, vaan merkki koko maailmalle Aasian johtavalta demokratialta.